Päätös on ilmastonsuojelun kannalta hyvin merkittävä, koska monet f kaasuista ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja ja säilyvät ilmakehässä erittäin pitkään. Tässä asiassa tulevaisuuteen ja menneisyyteen katsovat firmat ovat lobanneet aivan päinvastaisiin suuntiin. Lainsäätäjän tehtävä on puolustaa tulevaisuutta, luoda markkinoita jo olemassa oleville ja toimiville ratkaisuille, jotka ovat ilmastonsuojelun ja tulevaisuuden kannalta parempia ja joille on kysyntää koko maailmassa, myös Euroopan ulkopuolella.